Euroopan unioni on osoittanut tahtoa ja kykyä Libyan siviiliväestön suojelemisessa ja demokraattisen vallankumouksen tukemisessa.

Toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee rehellistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten päättäjien välillä.

Kansalaisten tyytyväisyys, turvallisuus ja hyvinvointi on oikeudenmukaisuutta kunnioittavan valtion prioriteetti.